Tässä pitkälti todellakin on kyse siitä, kuinka me pystymme luomaan kilpailukykyä eurooppalaiseen teollisuuspolitiikkaan ja toisaalta siitä, kuinka me pystymme vastamaan siihen rakennemuutokseen, jota perusteollisuuden työpaikkojen väheneminen tietyillä alueilla on luonut.

Meidän on katsottava eteenpäin teollisuuspolitiikassa ja luotava kestävää teollisuuspolitiikkaa omiin eurooppalaisiin vahvuuksiimme ja alueellisiin resursseihimme perustuen. Tästä esimerkkinä esimerkiksi bioenergiaklusteri, jolla meillä on uskoakseni hyvin paljon Euroopassa mahdollisuuksia. Alueellisten rakenteiden kautta voimme tukea kestävää teollisuuspolitiikkaa Euroopassa, ja tämän vuoksi on entistä enemmän painotettava innovatiivisia klustereita ja laaja alaista eri toimijoiden, oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Euroopan teollisuuspolitiikasta puhuttaessa on toki hyvin tärkeää myös huomioida pk sektori, pk yritykset.